Arvoisa puhemies, keskustelu on ollut hyödyllistä. Tämä on erittäin vaikea tilanne näille kriisimaille, mutta se on yhtä vaikea tilanne Saksalle, Itävallalle ja Suomelle, koska näissä maissa veronmaksajat ovat eläneet budjettidieetin alla ja kokeneet vaikeita kriisejä.